Kyseiset lääketieteen ammattilaiset hoitivat kaikkia mielenosoituksissa haavoittuneita erottelematta ja pitivät siten kiinni ammattinsa eettisistä säännöistä. Tällaiset vankeustuomiot on kumottava ja lääketieteen ammattilaisten on päästävä takaisin hoitamaan tehtäviänsä. Myöskään siviilien tuomitseminen sotilastuomioistuimissa ei täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteerejä. Kaikki tiedot naisten ja lasten pidättämisistä tekaistuin syin lähettävät hälyttävän signaalin Bahrainin valtion kyvystä toimia kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti. Kansalaisten tahdon kuuleminen on ensisijaisen tärkeää ja kansallisen vuoropuhelun on oltava aina aitoa.